Arvoisa puhemies, ensimmäisenä haluan kiittää komissaaria hänen hyvin vahvasta lausunnostaan ja sitoumuksesta HIV ja aids ongelman ratkaisemiseen niin täällä Euroopassa kuin globaalisti.

Ensimmäinen on luonnollisesti täälläkin mainittu ennaltaehkäisy, johon kuuluvat myöskin naisten ja tyttöjen seksuaalioikeudet ja —valistus. Toinen voimakas kysymys liittyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeusnäkökulmaan. Me tarvitsemme tiedotusta, koulutusta ja stigmasta ja syrjäytymisestä vapaata hoitoa, ennaltaehkäisyä ja tiedonvälitystä. Kuten tiedämme, monta kertaa nämä ongelmat ovat yhteyksissä myös sosiaalisesti huonoon asemaan, rikollisuuteen tai muuten epätoivoisiin tilanteisiin, ja siksi toivon, että EU myös voisi panostaa tähän sosiaalisen näkökulman ja hyvinvoinnin vahvistamiseen yleisemmin.